Ensinnäkin ympäristövaikutusarvio ulotetaan koskemaan liuskekaasun tuotannossa käytettävää hydraulista särötystä eli frakkausta. Se on todella tarpeen. Liuskekaasun tuotannossa on kyse valtavista maa alueista ja myös käytettävät kemikaalimäärät ovat suuria. Vaarat pohjavesille ovat todellisia. Monissa maissa paikalliset kansalaiset vastustavat näitä suunnitelmia voimakkaasti. Toiseksi ympäristövaikutusarvion tekijöiden pätevyys ja riippumattomuusvaatimuksia täsmennetään. Tämäkin on hyvin tarpeellista. Omassakin maassani on lukuisia hankkeita, muun muassa turvetuotantoon ja kaivoksiin liittyviä, joissa paikalliset ihmiset epäilevät ympäristövaikutusarvioiden